Arvoisa puhemies, Pakistanissa on ollut voimassa laki jumalanpilkasta jo lähes kolmekymmentä vuotta.

Useat tapaukset ovat poliittisesti motivoituneita, alueellisia välienselvittelyjä, jotka syrjivät erityisesti Pakistanin uskonnollisia vähemmistöjä.

Sen rajoittamista tulisi tehdä vain äärimmäisen poikkeuksellisissa oloissa, kuten tilanteissa, joissa yllytetään vihaan ja uskonnolliseen tai rodulliseen syrjintään.